Täällä on esitetty kysymyksiä teille. En tiedä, haluaako komissaari Hahn osallistua keskusteluun tässä vaiheessa, mutta täällä on kysytty yhteistyöstä parlamentin kanssa instrumenttia käytettäessä, täällä on kysytty siitä, miten ehdollisuus toteutuu ihmisoikeuksien suhteen, kytketäänkö instrumentti maahanmuuttoon...